toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

arvoisa puhemies valtava määrä suorittavan työn tekijöitä on lomautettuna tai työttömänä nyt on tärkeää yhdessä ponnistella jotta näitä ihmisiä ja nuoria saadaan kannustettua ja houkuteltua töihin puutarhoille mansikanpoimintaan ja maatiloille pelto ja puutarhatöihin tarvitaan kiireesti useita tuhansia suomalaisia meidän pitää nyt nopeasti purkaa kannustinloukkuja ylimääräisin porkkanoin ja heti kriisin jälkeen tarkastella tilannetta perinpohjaisesti niin sosiaaliturvan työttömyyskorvauksen lyhytaikaisen työn vastaanottamisen kuin erityisesti huoltovarmuuden kannalta lisäksi maatalous ja puutarha alan työnantajilta vaaditaan joustavuutta on aivan selvää että viisi vuotta kausityössä käynyt ukrainalainen ukrainalainen osaa tehdä hommat tehokkaammin kuin ensimmäistä kesäänsä tilalla oleva nuori sen sijaan lähtökohtainen ennakkoluulo sitä kohtaan että suomalaiset eivät osaisi tai lainkaan jaksaisi tehdä maatalous ja puutarhatöitä on syytä lopettaa useimmat meistä kaupunkilaisistakin osaamme ainakin kitkeä ja poimia taitavimmat jopa ajaa traktoria maaseudulla asuvat ovat tietysti vielä kaikin tavoin kyvykkäämpiä näissä asioissa on selvää että maataloustyö on raskasta mutta ei sitäkään pitäisi liioitella onhan suomessa aina ennenkin osattu ja jaksettu tehdä töitä oman ruoan toimeentulon ja hyvinvoinnin eteen ainakin omaan korvaani kalskahtaa pahasti kun kuulen että yksi vietnamilainen maatilalla vastaa kymmentä suomalaista arvoisa puhemies ehdotimme viikko sitten että koronaviruksen takia lomautetut ja työttömäksi jääneet saisivat maataloustöihin siirtyessään pitää työttömyysetuutensa kriisin ajan pääministeri suhtautui ehdotukseemme myönteisesti ja nyt myös uutisista olemme saaneet lukea että ylen ministeriöstä saamien tietojen mukaan ehdotus on saanut saanut vihreää valoa myös eteenpäin tämä on erinomaista ja haluamme kiittää tästä hallitusta esitimme asiaa myös nyt käsittelyssä olevan hallintovaliokunnan mietinnön vastalauseen lausumassa se ei valitettavasti saanut kannatusta valiokunnassa mutta ehkä tilanne on nyt täällä salissa toinen kun hallituskin on kertonut etenevänsä asian kanssa

edustaja purran tekemää esitystä

arvoisa puhemies on aivan selvää että suomalainen maatalous maatalous mutta myös teollisuus ja kaikki muutkin alat jotka tällä tällä hetkellä ovat työvoimapulassa tarvitsevat tekijät myöskin näinä kriisiaikoina teenkin lausumaehdotuksen eduskunta edellyttää että hallitus ryhtyy viipymättä toimenpiteisiin joilla ulkomaisen työvoiman saatavuus koronakriisin aikana turvataan työvoimapula aloilla

arvoisa herra puhemies maatalous ja puutarhatiloilla tulee nyt olla varmuus siitä että sato myös saadaan aikanaan korjattua jotta näitä erilaisia istutus ja valmistelutöitä ylipäänsä kannattaa tehdä sen takia kannatan näitä esityksiä joita joita tässä on tehty samalla haluan sen todeta että mikäli tätä työvoimaa ei riittävästi saada niin mielestäni hallituksen tulisi varautua siihenkin että sitten käytetään vaikka varusmiehiä ja siviilipalvelusmiehiä apuna maatiloilla ja ja todellakin siihen että tätä työvoimaa on saatavissa ja että sato varmasti saadaan korjattua tulisi varmuus saada

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

arvoisa puhemies tämän esityksen tavoitteena on helpottaa lomautettujen ja muusta syystä työttömyysturvaa saavien taloudellista tilannetta poikkeuksellisissa olosuhteissa ja se koskee sekä irtisanottuja että lomautettuja viimeisimpien tietojen mukaan koronavirustilanteen vuoksi lomautettuja on henkilöä ja uusia työttömiä noin kymmenenteentuhannenteen koronavirustilanteen takia käynnistyneiden yhteistoimintaneuvotteluiden piirissä on myös melkein neljäsataatuhatta ihmistä erityisesti matkailu hotelli ravintola ja muilla palvelualoilla lomautukset ja irtisanomiset ovat kohdanneet voimallisesti näitä työntekijöitä näitä muutoksia on tarkoitus soveltaa kuudestoista kolmatta viiva kuudes seitsemättä kaksituhattakaksikymmentä välisenä aikana

tämä esitys kuormittaa työttömyysetuuden maksajien toimeenpanoa samaan aikaan kun työmäärä muutenkin kasvaa lisääntyvien hakemusmäärien takia sen takia on välttämätöntä että etuuskäsittelyä sujuvoitetaan ja työttömyysturvan toimeenpanijoille turvataan riittävät resurssit mahdollisimman nopean käsittelyn mahdollistamiseksi sen takia valiokunta tekikin tässä asiassa lausumaehdotuksen työttömyysturvaetuuksien käsittelyä sujuvoitetaan ja varmistetaan työttömyyskassojen ja kansaneläkelaitoksen etuuksien toimeenpano niin että etuudet pystytään maksamaan viivytyksettä hyväksyttiin valiokunnassa yksimielisesti samaan aikaan meillä on alkutuotannossa merkittäviä haasteita ja riskejä jo tulevalle keväälle työvoiman riittävyyden takaaminen maatiloilla on uhanalaista etenkin puutarhakasvien tuotannossa tarvitaan paljon kausityöntekijöitä heistä suurin osa tulee normaalisti ulkomailta suomeen mutta tämä on nyt uhattuna epidemiasta johtuvien matkustusrajoitusten takia kaikkein kriittisimmiksi ja kiireellisimmiksi on todettu maatalous ja puutarhatuotannon kasvukauden alkuun sekä tuotantoeläinten hoitoon liittyviä töitä hallitus yrittää toki kaikin keinoin saada asiaa hoidettua mutta kaikista toimista huolimatta vaikuttaa todennäköiseltä että esimerkiksi vihannesten ja marjojen tuotantomäärät jäävät normaalia pienemmiksi monet maatilat ovat aloittaneet tuotantonsa sopeuttamisen tilanteessa jossa normaalituotanto ei ole mahdollista tämä on erittäin surullista ja ikävää koska kotimaisten kasvisten tuotanto on tärkeää suomalaisille se on tärkeää huoltovarmuuden takia lähiruuan suomalaisten viljelijöiden ja yrittäjien takia takia olenkin tehnyt lausumaehdotuksen valtioneuvosto valmistelee kiireellisesti esitykset joilla mahdollistetaan lomautetun henkilön työskentely yhden kuukauden ajan alkutuotannon tehtävissä menettämättä lomautusajan työttömyyskorvausta sekä työttömän tai lomautetun oikeuden työttömyysturvan sovitteluun myös kokopäiväisen työskentelyn osalta määräaikaisesti kuluvan vuoden loppuun

arvoisa puhemies olemme sananmukaisesti viettäneet hiljaisia viikkoja ja hiljaista viikkoa enkä itsekään aio puhua pitkästi haluan todeta tämä hallituksen esitys on erinomainen ja yksimielisessä mietinnössään sosiaali ja terveysvaliokunta pitää esitettyjä muutoksia tarpeellisina ja puoltaa näiden lakimuutosten hyväksymistä muuttamattomina tähän on mielestäni tässä tilanteessa hyvä yhtyä mutta toki meidän täytyy etsiä erilaisia keinoja ihmisten työllistämiseksi ja meidän sadon pelastamiseksi edustaja laiho nosti esille valiokunnan lausuman jonka mukaan hallituksen täytyy selvittää keinoja työttömyysturvaetuuksien käsittelyn sujuvoittamiseksi haluan tässä yhteydessä myöskin tuoda hallitukselle kiitoksen siitä että se on toiminut ripeästi viittaan tässä eilen julkistettuun lisätalousarvioesitykseen jossa on tulossa kelalle ja työttömyyskassoille lisää rahoitusta tietysti tarvittaessa on oltava valmis uusiin etuuksien maksamista sujuvoittaviin toimiin arvoisa puhemies puheenvuoroni kaartaessa loppuun totean vielä että on ollut ilo työskennellä tässä talossa ja tämän maan päättäjänä näinä aikoina joina olemme yhdessä tehneet hyvinkin luovia ratkaisuja niin yrityselämän kuin palkansaajien ja heikoimmassa asemassa olevien hyvinvoinnin turvaamiseksi uskon että nämä hiljaiset viikot ovat vieneet monien ajatuksia myös maallisia asioita ylemmäksi ja toivon että niin hallitus kuin eduskunta ja koko suomen kansa saisivat nyt pääsiäisen pyhien aikaan mahdollisuuksia virkistäytymiseen koska työtä meillä edelleen riittää voimme jatkaa uusin voimin

arvoisa herra

puhemies tämän hallituksen esityksen tarkoituksena on väliaikaisesti muuttaa työttömyysturvalakia työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia ja työttömyyskassalakia esityksen mukaan työttömyysetuuden maksamisen käynnistymisen yhteydessä asetettavalta omavastuuajalta maksettaisiin työttömyysetuutta peruspäivärahana ansiopäivärahana tai työmarkkinatukena arvoisa puhemies tämä on sosiaali ja terveysvaliokunnassa käsitelty ja mietintö hyväksyttiin siellä yksimielisesti kannoimme suurta huolta siitä millä tavalla työttömyysturvaetuuden käsittely olisi sujuvaa ja jätimmekin siellä yhteisesti hyväksytyn lausumaehdotuksen eduskunta edellyttää että hallitus selvittää välittömästi keinoja työttömyysturvaetuuksien käsittelyn sujuvoittamiseksi ja varmistaa työttömyyskassojen ja kansaneläkelaitoksen etuuksien toimeenpanon niin että etuudet pystytään maksamaan viivytyksettä suomen talous on ajautunut tilanteeseen joka vaarantaa laajasti yritystoiminnan toimintaedellytykset työllisyyden ja ihmisten toimeentulon moni ihminen miettii kodissaan lomautettuna tai yt neuvottelujen alla miten kaikesta selvitään miten pääsiäisestä selvitään ja millaiset ovat ne tulevaisuudennäkymät yritykset ovat ahdingossa me emme voi mennä kaupoille mutta tänäkin pääsiäisenä me voimme mennä verkkokaupoille olisi erittäin tärkeää että tuemme niitä suomalaisia yrityksiä joilla on muun muassa verkkokauppamahdollisuus ja teemme sieltä tilauksia kykyjemme mukaisesti tämän hallituksen esityksen tavoitteena on helpottaa lomautettujen ja muusta syystä työttömyysturvaa saavien taloudellista tilannetta näissä poikkeuksellisissa olosuhteissa arvoisa puhemies edustaja laiho esitti täällä lausumaesityksen valitettavasti tätä lausumaa ei ole sosiaali ja terveysvaliokunnassa kuitenkaan nostettu esille eikä käsitelty niin siinä mielessä se tuli nyt perussuomalaisten eduskuntaryhmälle yllätyksenä mutta tietysti kuulostaa hyvälle että ajatus siinä on samantyylinen kuin perussuomalaiset ovat täällä asioita tähän päivään saakka ajaneet

arvoisa puhemies on ilahduttavaa että marjatiloilta ja vihannes ja juurestiloilta on tullut viestejä että ne ovat saaneet nyt poikkeuksellisen hakemusvyöryn tarve on kuitenkin suuri useita useita tuhansia työntekijöitä ja siksi kannatan edustaja laihon tekemää esitystä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

arvoisa puhemies kotihoidon ammattilaisilta voi nykyisin kulua jopa kymmeniä minuutteja luvallisen parkkipaikan etsimiseen lisäksi mukana voi olla kymmenen kiloa painava tarvikelaukku joka pitäisi saada potilaan luokse kaikki tämä johtuu siitä että nykyinen laki ei ole mahdollistanut erikoisluvan antamista kotihoidon ajoneuvoille parkkipaikan metsästäminen on työajan tehotonta käyttöä mikä on suoraan pois hoitotyöstä tilanne on erityisen kriittinen suurissa kaupungeissa asiaa on pyritty edistämään valtuustoaloitteilla kunnissa paikallisesti ja tekemällä sopimuksia asiasta vuokrataloyhtiöiden ja asunto osakeyhtiöiden kanssa mutta ratkaisun löytäminen on ollut haasteellista kyseessä on jo kansallinen ongelma sillä hoitajalla voi olla yhden työvuoron aikana jopa kuusitoista asiakaskäyntiä myöskään pysäköinninvalvojilta ei tipu armoa vaikka pitkittyneen parkkeeraamisen syynä olisi hoitotyö kotihoidon työntekijät joutuvatkin useimmiten pulittamaan pysäköintivirhemaksun omasta pussistaan ihmiset saapuvat auttamaan ja palkkana on parkkisakko väestön ikääntymisen ei tulisi johtaa auttamaan tulleiden työntekijöiden kasvavaan

arvoisa puhemies viime eduskuntakaudella liikenne ja viestintävaliokunnassa tieliikennelain muuttamisen yhteydessä tehtiin lausuma joka yksimielisesti hyväksyttiin valiokunnassa että ennen tieliikennelain toimeenpanoa tulevana kesänä on löydettävä tähän asiaan ratkaisu kiitänkin nyt hallitusta kun se on tarttunut tähän liikenne ja viestintävaliokunnan tekemään lausumaan ja hoitanut tämän asian niin että se on huomioitu nyt tieliikennelaissa niin että kotihoidon työntekijöillä tulee olemaan tämä oikeus

arvoisa puhemies ihan lyhyesti vain tätä päivää on odotettu kotihoidon henkilöstön tilanne siellä kentällä on ollut aivan kestämätön edustaja laiho tässä jo kertoi näitä taustoja henkilöstö on joutunut jopa maksamaan omia parkkisakkojaan

täysin kohtuutonta täysin kohtuutonta haluankin tässä yhteydessä kiittää liikenne ja viestintävaliokuntaa siitä että huolimatta tästä hyvin haasteellisesta ajasta ja haasteellisesta työpaineesta valiokunnissa he ovat tämän lakiesityksen nyt tänne saaneet nyt me olemme tänään tässä tilanteessa että on jo toinen käsittely ja tämä tästä nyt sitten astuu voimaan ja ja nyt jää sitten kuntien kontolle implementoida tämä todella tärkeä laki jotta vihdoinkin suomessa oikeus ja kohtuus kotihoidon työntekijöille tässä suhteessa toteutuu eli suuri kiitos liikenne ja viestintävaliokunnalle ja kaikille jotka ovat tätä asiaa olleet täällä eduskunnassa edistämässä

arvoisa puhemies edustaja guzenina aloitti oman puheenvuoronsa sanoilla tätä päivää on odotettu voisin lisätä tähän heti jatkoksi että erityisesti edustaja guzenina on odottanut tätä päivää peräti kolmetoista vuotta tässä nimittäin on pohjana lakialoite jonka hän on vuonna kaksituhattaseitsemän tehnyt siltä pohjalta on syntynyt tämä loppuprosessi tässä siinä mielessä me näemme että kansanedustajien tekemillä lakialoitteilla on merkitystä vaikka näin pitkälläkin viiveellä eli että ne jossain vaiheessa realisoituvat ja siinä suhteessa tämä on arvokas lisä

tässä pysäköintivalvontakäytänteessähän on olemassa lukuisia esimerkkejä siitä että siinä oikeus ja kohtuus ei toteudu tämä on ehkä ääriesimerkkejä siitä kotipalvelussa työskentelevät ihmiset joutuvat ikään kuin omasta pussistaan rankaisunomaisesti maksamaan näitä sakkoja periaatteessa muuten heillä sitten on vaikeuksia parkkeerata työaikaa menee täysin hukkaan meillä on eduskunnassa arvoisa puhemies lakiasiainvaliokunnassa käsittelyssä myöskin toinen pysäköintivalvontaan liittyvä aloite myöskin kansanedustajien tekemä yhteisaloite satakaksikymmentäkaksi allekirjoittanutta on siinä jossa ylipäätään pyritään tämä sakotusbisnes joka on syntynyt tähän pysäköinninvalvonnan ympärille saamaan kuosiin toivon että sen aloitteen käsittelyyn ei menisi kolmeatoista vuotta vaan se saataisiin tällä vaalikaudella

arvoisa herra puhemies on todellakin hyvä että valiokunta päätyi irrottamaan tämän kotihoidon pysäköintitunnusta koskevan esityksen tästä tieliikennelain korjauspaketista jotta tämä korjaus saadaan voimaan mahdollisimman pian tämä ongelmahan on ollut todellakin jo pitkään tiedossa mutta nyt itse asiassa korona aikana on tullut tuolta kentältä viestiä että tämä ongelma on edelleen kärjistynyt kotihoitajien kohdalla kun heidän työnsä on muutenkin muuttunut vaativammaksi on tietysti huomattava että ihan suoraan tällä lailla ja tämän lain voimaantulolla ensimmäinen kuudetta tämä ongelma ei ratkea vaan täytyy siellä kunnissa sitten todellakin tehdä ne päätökset käyttää hyväksi tätä lakia ja tehdä päätökset että tämän lain mahdollistama pysäköintitunnus kotihoitajille otetaan kunnissa

käyttöön arvoisa puheenjohtaja lopultakin tämä lakimuutos nyt on täällä salissa kymmenien kuulemisten jälkeen asia on niin kuin on tänään todettu vanhustenhuollon ja terveydenhuollon arjen näkökulmasta kiireinen hoitotyö tätä kautta saa pikkusen lisäresurssia lisäaikaa siihen varsinaiseen työhön ja on tärkeää että nyt eduskunta omalta osaltaan nämä pysäköintijärjestelyt mahdollistaa työkalu on nyt pitkälti niin kuin edustaja räsänen totesi kuntien ja sote kuntayhtymien käytössä ja jalkautettavissa tarvitaan myös nyt erityisesti kunnissa tämmöistä arjen lainsäädännön jalkauttamista ja tulkintaa tästä nyt ei missään tapauksessa pidä tehdä niin sanotusti ongelmaa kumminkin tämä laki antaa hyvät mahdollisuudet sitä pysäköintiä toteuttaa toteuttaa siellä kotihoidon työn arjessa ja toivotaan

osoitettu tämä on monessa kunnassa ollut suuren suuri murheenkryyni tämä viesti kotihoidon työntekijöiltä on on ollut jo monta vuotta vahva ja ymmärrän täysin sen että on tuntunut täysin epäoikeudenmukaiselta ja onhan se täysin epäoikeudenmukaista ja epätarkoituksenmukaista että työntekijät pienestä palkastaan joutuvat jopa sakkoja maksamaan ja toisaalta myös käyttämään työaikaansa siihen että etsivät laillisia pysäköintipaikkoja nyt tässä pyritään sitä ongelmaa ikään kuin sitä lain ongelmaa korjaamaan toki ei välttämättä vielä ihan kaikkia ongelmia poista mutta niitä jatko jatko ongelmia voidaan kunnissa lähteä ratkomaan tämän tämän lain pohjalta paremmin kuin aiemmin ja tämä on erittäin hyvä asia uskon että tämä varmaan eduskunnasta etenee ihan yksimielisesti

arvoisa puhemies haluan myös osaltani yhtyä näihin kiitoksiin on hienoa että tähän kotihoidon viimein löytynyt ratkaisu lainsäädännön tasolla muistan kun itse tähän asiaan törmäsin ensimmäistä kertaa olin reilu kymmenen vuotta sitten silloin tampereella apulaispormestarina vastasin ikäihmisten palveluista ja tätä asiaa ja sitä ongelmatiikkaa tuli todella monelta kotihoidon työntekijältä me lähdimme silloin sitä ratkaisemaan ihan paikallisesti ja se edellytti sitä että ihan yksittäisten taloyhtiöitten kanssa taloyhtiö taloyhtiöltä koetettiin neuvotella ja se oli valtavan työlästä silloin vedottiin valtioon ja koetettiin hakea ja tuntui että enemmän tuli niitä ongelmia ja ja syitä minkä takia tämä ei ole mahdollista kuin että olisi saatu ratkaisuja haluan tässä vain sanoa että tässä on kuljettu hirvittävän pitkä tie arvostan sitä että nyt niitä ratkaisuja on löydetty ja kiitän siitä miksi tämä on tärkeää se on siitä syystä että kotihoidon työntekijöiden ei ole järkevää käyttää aikaa siihen että he hakevat parkkipaikkaa eri puolilta vaan siihen että heillä on nyt enemmän aikaa olla

tarve kasvaa se on ollut viesti myös päättäjiltä eduskunnasta yli puoluerajojen jo pitkään että pyritään mahdollistamaan ihmisille kotona asuminen mahdollisimman pitkälle elämässä ja näin ollen myöskin tarve viedä niitä palveluja sinne kotiin kasvaa edelleen tämä lakiesitys on erittäin viisas ja haluan kiittää osaltani myöskin kaikkia tähän käsittelyyn osallistuneita ja tässä ponnistelleita tietenkin sitten kunnissa ratkaistaan käytännön kysymyksiä ja ja luodaan ne käytännöt tälle kaikelle mutta ajattelen niin että meidän on eduskunnassa velvollisuus yhdessä tehdä jatkossakin tämäntyyppistä työtä jolla lisätään mahdollisuuksia tehdä kotihoitoa järkevästi tehokkaasti ja myöskin tavalla joka on kotihoidon työntekijöille inhimillinen ja joka lisää kotihoidon työntekijöiden työhyvinvointia ei ole kenenkään etu tässä yhteiskunnassa että työntekijät joutuvat parkkipaikkaa etsimään ja pahimmillaan sakkoja makselemaan kun ovat näin tärkeällä inhimillisellä yhteiskunnan asialla kannustan meitä kaikkia pohtimaan jatkossakin mitä voidaan tehdä sen eteen että kotihoidon

arvoisa puhemies kun vanhusväestön määrä yhteiskunnassamme kasvaa pyrimme samalla lisäämään ikäihmisten kotona asumista mahdollisimman pitkään tämä on totta kai haaste myös meidän rakennetulle ympäristölle kotihoidon työntekijöiden mahdollisuus tuoda palveluita koteihin on aivan oleellinen ja merkittävä asia kun puhutaan tästä kotona asumisen ajan pidentämisestä ja tämä hallituksen esitys kotihoidon pysäköinnin mahdollistamisesta

rakennetun ympäristön esteettömyyden lisäksi asumisen laatu on oleellinen näkökulma kun mietimme sitä että vanhukset voisivat asua pidempään pidempään kotona tässä koronan ajan karanteenielämässä on monelle ihmiselle tullut tutuksi miltä tuntuu asua koko päivä yhden ja saman asunnon sisällä ja on hyvä myös arvioida onko meidän asumisen laatu tarpeeksi korkea niin että että myös vanhukset voivat viihtyä omassa kodissaan pitkiä aikoja aikoja kuten kuten heidän elämässään usein usein on kiitän hallitusta tästä esityksestä

arvoisa puhemies tässä todellakin on liikenteen osalta paljon muustakin kyse kuin tästä kotihoidon hommasta elikkä tietysti hct junista hct junat olisivat jääneet niin sanotusti varikolle jos ei tätä pakettia olisi kokonaisuudessaan tehty isona isona osanahan tässä tosiaan on tämä kotihoidon pysäköinnin helpottaminen ja siitä ehdottomasti hallitukselle kiitos itsekin liikenne ja viestintävaliokunnassa tätä

ole oikeastaan paljon muita asioita ollut joissa niin selkeästi kaikki olisivat samaa mieltä olleet se tietysti tällaista uutta edustajaa vähän hämmentää jos tavallaan näin yksinkertaisen asian vieminen josta kaikki ovat näin samaa mieltä

vie kolmetoista vuotta

minun on pakko sanoa että toivottavasti minun omat ehdotukseni olisivat vähän nopeammin menossa läpi koska en tiedä vaikka kasvaisin koiranputkea ennen kuin tämä on oikeasti pakko sanoa että hämmentää koska oikeasti meillä ei siellä valiokunnassakaan tästä käytännöllisesti katsoen soraääniä tullut keneltäkään muulta kuin asiantuntijoilta ja heilläkin oli oma lehmä ojassa koko valiokunta oli käytännöllisesti katsoen sen puolella ja jopa yksissä tuumin niin hallituksen kuin oppositionkin puolesta tyrmättiin näitä soraääniä siellä vähän vähän sinänsä hämmästyttää tässä toivon ja minä ainakin haastan kaikkia siihen että jos on hyviä hankkeita täällä tulossa tai menossa tai miten tahansa niin ne eivät vaan missään nimessä veisi kolmeatoista vuotta ainakaan sen takia että joku tietty ihminen on niitä ehdottanut tai

se olisi oikeasti ehkä kaikkein hölmöintä mitä voidaan tehdä meidän kansalaisillemme että jätetään hyvät asiat ajamatta sen takia että se homma tulee väärästä kulmasta meillä on varmasti ihan riittävästi väännettävää niistäkin asioista missä oikeasti ollaan vähän eri mieltä jos niistä asioista missä ollaan samaa mieltä joku keksii hyvän idean niin annetaan se sulka hattuun sille kuka keksii sen eikä torpata sitä hommaa sen takia että se kaveri ei nyt saisi sulkaa hattuunsa siitä me olemme oikeasti täällä kansan puolella ja meidän pitäisi kansan puolesta näitä päätöksiä tehdä minä vetoan teihin kaikkiin tehdään jatkossa sellaista politiikkaa täällä että väännetään niistä asioista mistä pitää vääntää ja mistä ollaan eri mieltä mutta kannatetaan toistemme hyviä ideoita oli sitten puolueen lipun logo mikä tahansa kiitoksia

arvoisa puhemies tästä lakiesityksestä hallituksen esityksestä saa kyllä sulan hattuunsa koko eduskunta yhdessä tällähän aivan aidosti pyritään tukemaan kotihoitoa kodinhoidon tehostamista kotihoito on laajentuva muoto vanhuksista yhä suurempi osa asuu kotona me toivomme että he asuisivat kotona mahdollisimman pitkään se on yhteiskunnallisesti edullinen tapa hoitaa ikäihmiset ja ikäihmiset mielellään myöskin asuvat omissa puitteissaan jolloin tähän kotipalveluun kotihoitoon tulee panostaa tällä on toinen ulottuvuus jonka vuoksi halusin myöskin tämän puheenvuoron vielä käyttää ja se on se että nyt juuri tässä koronavirustilanteessa me olemme kehottaneet ikäihmisiä pidättymään fyysisistä kontakteista pidättäytymän kotona ja kotipalvelun tarpeen määrä on tavallaan räjähdysmäisesti kasvanut juuri nyt harvinaisen hyvin ajoitettu tämä nyt sitten on kun kolmetoista vuotta on odotettu että viimeistään nyt tämä lakiesitys voidaan hyväksyä tästä eteenpäin kotihoito tältä osin tehostuu

arvoisa puhemies kotihoidon työntekijät ovat tietysti olleet tässä suurimpia kärsijöitä kuten tässä keskustelussa on käynyt ilmi mutta kärsijöinä ovat olleet myös asiakkaat kun heille tarkoitettua aikaa on käytetty parkkipaikkojen etsimiseen ja myös me kaikki ihan koko yhteiskunta olemme tässä olleet häviäjinä kun kun verovaroja on käytetty tehottomasti meillä vantaallakin me kunnan päättäjät olemme käyttäneet valtavasti aikaa valtuustokaudesta toiseen tämän asian vatvomiseen ja aina se on palautunut siihen että mitään ei voi tehdä kun eduskunta ei toimi ja niin kuin tässä kuultiin tampereella oli jo tehty asioita mutta se on ollut hyvin vaikeata ja ja se ei ollut ollut sitten kuitenkaan niin kauhean täydellistä ja nyt tämänkin jälkeen tietysti kunnissa vielä haasteita säilyy siinä miten tämä toteutetaan mutta haluan antaa lämpimän kiitoksen hallitukselle joka otti tämän asian vakavasti jotta tämä vihdoin hoidetaan kuntoon eihän tässä lopulta mennyt kolmetoista vuotta vaan alle vuosi kun asia otettiin vakavasti ja pantiin toimeksi tosi hienoa että näin on vihdoin toimittu kiitos siitä

arvoisa puhemies vielä lyhyesti edustaja laakso aivan oikein kummasteli miten voi kestää näin kauan sellaisessa lakimuutoksessa joka parantaa maailmaa yhdeltä pieneltä siivultaan ja vielä kaiken lisäksi ei oikeastaan maksa mitään käytännön järki on tärkeää se että meillä täälläkin päätöksenteossa etsitään ratkaisuja sen sijaan että torpataan asioita toteamalla että näin ei ole ennen tehty tämä on mahdotonta ja tämä aiheuttaa niitä ja niitä ongelmia nyt nähtiin että tämäkin asia pystyttiin ratkaisemaan loppujen lopuksi hyvinkin nopeasti kun löytyi se tahtotila ja minun mielestäni tämä teidän puheenvuoronne edustaja laakso oli todella arvokas jos me emme tee yhdessä etsi yhdessä ratkaisuja niin tähän koronakriisiin kuin pienempiinkin asioihin tässä meidän valtakunnassamme niin eihän tästä mitään tulee mutta kun yhdessä tehdään niin yhdessä löydetään ratkaisut ja sillä tavalla suomi selviää niin koronakriisistä kaikista muistakin haasteista jatketaan samalla tiellä
arvoisa puhemies edustaja kiljunen totesi että ajoitus tälle esitykselle on nyt harvinaisen hyvä näin korona aikana valitettavasti tätä pysäköintitunnusasiaa ei nyt kuitenkaan saada ihan tähän koronataudin eristysaikaan koska lakihan tulee voimaan vasta ensimmäinen kuudetta ja sen jälkeen vielä sitten vaaditaan se kunnallinen päätöksenteko jotta se käytännössä tulee voimaan mutta toki parempi myöhään kuin ei milloinkaan ja parempi se että että saadaan tämä tämä esitys nyt joka tapauksessa eteenpäin kotihoidon tarvehan ei tässä ole vähenemässä se tiedetään kotihoidon tarve tulee kasvamaan

kiitokset edustaja räsäselle siitä että mainitsitte tämän ensimmäinen kuudetta jolloin tämä astuu voimaan käsitykseni mukaan kun me olemme eduskunnassa tämän tänään hyväksyneet niin kunnat voivat kyllä tältä pohjalta varmaan pistää jo täytäntöön näitä asioita etukäteen ennen sitä ensimmäinen kuudetta ainakin näin minä voisin olettaa että että yleinen tahtotila on tässä olemassa ja siinä mielessä siinä ei lainrikkomusta tapahdu